eli jos ravintoloiden sulkemista koskeva laki saadaan tänään ennen kello ensimmäisen käsittelyn läpi silloin se voidaan käsitellä toisessa käsittelyssä lauantaina jos se menee se siirtyy kerralla kahdellakymmenelläneljällä tunnilla eteenpäin ja myös sen voimaantulo siirtyy esitän sen kainon toiveen kun kohta kaikki näemme kuinka monta puheenvuoroa asiaan pyydetään

sopivalla minuuttimäärällä niin että olisimme ainakin ennen puolta kahtatoista päätösvaiheessa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu

puhemies paikaltako vai sieltä paikalta paikalta arvoisa puhemies hyvät edustajat talousvaliokunta on päätynyt yksimieliseen mietintöön kerron siitä sen pääkohdat tämä pohjautuu valtioneuvoston ja tasavallan presidentin yhteiseen käsitykseen poikkeusolojen edellytysten täyttämisestä talousvaliokunta toteaa että tämä myös näkyy ehdotettu lainsäädäntö on monin tavoin poikkeuksellinen sekä valmistelun että eduskuntakäsittelyn suhteen poikkeusolojen valmistelussa ei ole pystytty tavanomaisella perinpohjaisuudella ottamaan huomioon ja punnitsemaan eri hallinnonalojen näkökohtia tämä pitää hyväksyä

on koko muun maailman tavoin joutunut tulee tästä pääsäännöstä pystyä kuitenkin rajoitetusti poikkeamaan talousvaliokunta korostaa että tällaisten toimien tulee olla tarkkaan rajattuja ja täsmällisiä sekä kestoltaan että soveltamis alaltaan valiokunta huomauttaa että tartuntatautitilanne voi muuttua hyvin nopeasti ja vaatii siksi ennakoivia toimenpiteitä

tämän vaikutuksia muissa verrokkimaissa on tietysti myös seurattava talousvaliokunta huomauttaa että perustelut lakimuutokselle on hallituksen esityksessä kuvattu yleisluontoisesti ja korostaa että perustelut ja vaikutustenarviointi tulisi tarkentaa lakiesityskohtaisesti yleensä vaikka arviot olisivatkin olosuhteiden vuoksi karkeita ja epävarmoja tartuntatautilaki keskustelutti talousvaliokunnan käsittelyssä noussut esiin kysymys siitä olisiko ehdotetun lainsäädännön tavoitteet paremmin saavutettavissa tartuntatautilakia muuttamalla valiokunta pitää muun muassa sosiaali ja terveysministeriön lausunnon valossa selvitettynä että tartuntatautilain muuttaminen tartuntatautilain muuttaminen olisi merkinnyt periaatteellisesti merkittävää muutosta alueellisten viranomaisten yleisiin toimivaltuuksiin tartuntatautitilanteissa tällaisen muutoksen toteuttaminen käsillä olevissa poikkeusoloissa ei ole ollut mahdollista tartuntatautilain muutostarpeet olisi perusteltua arvioida niiden periaatteellisemman luonteen vuoksi normaalioloissa ja niiden luonteen edellyttämässä laajuu dessa talousvaliokunta on arvioinut nyt valittua sääntelyratkaisua ja sen vaikutuksia ravitsemisalan yritysten vakuutusturvaan vakuutusturvan kattavuus riippuu sopimuksiin sovellettavista vakuutusehdoista saadun selvityksen perusteella joka tapauksessa vain erittäin pieni osa keskeytysvakuutuksista

kohteena oleville yrityksille henkilöstöravintolatoiminta olisi suljettu esitetyn sääntelyn ulkopuolelle eli sellainen henkilöstöravintolatoiminta joka tarkoittaa yhteisöjen säätiöiden laitosten omalle henkilöstölle rajoitetulle piirille tarkoitettua ruoan juoman tarjoilua punnittuaan eri näkökohtia muun muassa ehdotetun sääntelyn ajallista rajausta suhteessa sen aiheuttamaan markkinahäiriöön valiokunta toteaa ehdotetun sääntelyn olevan näissä olosuhteissa perusteltu tässä kuitenkin näiden liikkeiden täytyy olla sellaisia että ne ne eivät ole avoinna kaikelle yleisölle on myös selvää valiokunnan mielestä että tällä sääntelyllä voidaan ajatella olevan toimintaympäristöä selkeyttävä vaikutus sääntely voi helpottaa yritysten neuvotteluasemaa erityisesti vuokrasopimusten kohtuullistamisessa talousvaliokunta edellyttää että hallitus selvittää edellyttääkö esimerkiksi vuokrien kohtuullistaminen erillisiä tukitoimia tai sääntelyn muuttamista yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi talousvaliokunta pitää tärkeänä että valtioneuvosto arvioi pikaisesti mahdollisuuksia kohtuullistaa sääntelyn kohteena olevien yritysten julkisoikeudellisten maksujen maksuunpanoa ja mahdollisesti määräaikaista alentamista

me olemme perustuslakivaliokunnan lausunnon lausunnon nojalla muuttaneet näitä pykäliä perustuslakivaliokunnan vaatimalla tavalla tässä on olennaista myös se että vaikka täällä nyt lukee että laki on voimassa kolmanteenkymmenenteenensimmäiseen päivään toukokuuta kaksituhattakaksikymmentä lain todellinen vaikuttavuus on kuitenkin sidottu poikkeusoloihin vain poikkeustilanteen aikana voidaan antaa niitä valtioneuvoston asetuksia jotka tämän sääntelyn toteuttavat ja ne ovat voimassa myös poikkeustilan aikana siinä mielessä tämä kolmaskymmenesensimmäinen toukokuuta on

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää kuinka ravintolayrittäjien toimeentulon ja toimintaedellytysten kannalta kohtuulliset vahinkojen korvaukset toteutetaan niin että taloudelliset menetykset jakautuvat oikeudenmukaisella omaisuudensuojan huomioonottavalla ja kohtuullisella tavalla julkisyhteisöjen vuokranantajien pankkien ja vakuutusyhtiöiden ja muiden talousyksiköiden kesken

sen sallii arvoisa puhemies tässä valiokunnan mietinnön keskeinen sisältö kiitos arvoisa

herra puhemies täytyy antaa kiitosta talousvaliokunnalle ja sen puheenjohtajalle edustaja vartiaiselle joukkoineen erittäin hyvästä ja perusteellisesta työstä vaikeassa tiukassa aikataulussa hankalassa paikassa kun tilanne on tällainen on hyväksyttävää että näitä esityksiä tuodaan eduskuntaan näin nopealla aikataululla ja näin lyhyellä tutustumisella mitä nyt esimerkiksi näiden lakiesitysten parissa meillä kansanedustajilla on ollut aikaa lähetekeskustelua ennen ja ja sitten siinä kun ne valiokuntiin ovat ovat menneet tällä esityksellä puututaan itse asiassa poikkeuksellisella tavalla suomalaisten elinkeinovapauteen ja myös omaisuudensuojaan ja sen takia hivenen ihmettelen sitä että tätä talouspuolta ei ole huomioitu tässä itse esityksessä kun se eduskuntaan on tuotu olisi ollut hyvän hallinnon mukaista tuoda tämä tukipaketti ravintola ja kahvila alalle osana tätä sulkemispäätöstä eikä näin että ensin tehdään päätös joka

siihen puututtua joudutaan tekemään näitä korjausliikkeitä ja toimenpiteitä sen olisi pitänyt olla tässä käsittelyssä mukana luomassa vahvaa luottamusta siihen että näistä yrityksistä muiden yritysten rinnalla pidetään hyvää huolta omasta mielestäni aikataulun pitää olla se että jo seuraavassa lisätalousarviossa tämmöinen ravintola ja kahvila

eduskunnalle tuodaan sitä ei voida sen sen pidempään viivyttää sillä muistan lapsuudestani sanonnan että helpommalla saa lihan leijonan suusta kuin vakuutusyhtiöltä rahaa ja niin se on tässäkin asiassa näyttäytymässä että vaikka nyt ollaan lainsäädännöllä sulkemassa ravintoloita niin

on rajattu ulos henkilöstöravintolat ja nyt valiokunta toteaa noudatellen että on mahdollisuus rajata alueellisesti ja myös ajallisesti minulle jäi hieman epäselväksi onko kuitenkin lähtökohta se että tämä laki on tulossa nyt koko suomeen voimaan koskettamaan esimerkiksi kainuuta missä ei ole tämäntyyppisiä ongelmia vai onko tarkoitus niin että tässä edetään asteittain ja otetaan voimaan siellä missä on tarvetta toisaalta sain viestin myös siitä että voiko kainuussa karaokebaari olla auki jos ei se toisaalla ole tuleeko silloin sellaista liikehdintää mitä tässä taas toisilla lainsäädännöillä yritetään estää se on hyvin hyvin pohdinnan arvoista minun mielestäni on nopeasti tämän alueellisen rajaamisen ja ajallisen rajaamisen pykälän kautta tai huomion kautta käytettävä harkintaa käytettävä harkintaa muun muassa harvaan asuttujen alueiden huoltoasemien kahvilatoiminnan osalta huoltoaseman verkon toimivuus pitkien etäisyyksien maassa on itse asiassa huoltovarmuudenkin kannalta ensiarvoisen tärkeää

huoltoasemat ovat myös postin ja pakettijakelun ynnä muiden toimintojen keskeisiä paikkoja ja jos nämä kaikki nyt pysähtyvät niin olemme pian jälleen uusissa isoissa ongelmissa toivon että tätä erityisesti huomioidaan

tiivistän lopun

ovat antamassa huhti ja toukokuulle vuokranalennuksen mutta toisaalta ymmärrän sen että eivät yksityiset vuokranantajat taas pysty koko taakkaa harteillaan kantamaan senaatti kiinteistöt valtion omistamana voi toimia näin mutta sitten pitää muistaa että jos meillä näitä vuokranalennuksia odotetaan tavallisilta yhden viiva kahden kiinteistön omistajilta niin he tarvitsevat sitten taas korvaavaa tukea selvitäkseen tästä tilanteesta sen takia kokoomus on esittänyt omissa omissa lisätalousarvioaloitteissaan että marinin hallituksen yrityksille varattu kahdensadan miljoonan lisärahoitus korotettaisiin nyt viiteensataan miljoonaan euroon meidän aloitteet lähtevät siitä että silloin voitaisiin tukea myös muita kuin näitä ravintola ja kahvila alan alan yrityksiä ja kohdistaa panosta

alleviivaan vielä sitä että kun tänään puhumme erityisesti ravintoloista baareista ja kahviloista niin kyllä tosiasia on se että ei enää ole yhtään toimialaa joka ei tästä koronasta kärsisi ja sen takia me tarvitsemme tätä tukipakettia laajasti koko

määrätään kiinni niin tarve vain kasvaa ja jos uusimaa tullaan vielä ensi viikolla sulkemaan niin yritystenkin tuen tarve tulee entisestään kasvamaan mutta tämä esitys on tässä tilanteessa väistämätön nimenomaan yökerhojen ravintoloiden karaokebaarien ja näiden saamiseksi sulki mutta toivon että tuota alueellista rajausta ja ajallista rajausta rajausta voitaisiin pohtia harvaan asutun alueen kahvilatoiminnalle muun muassa huoltoasemilla
pyydän anteeksi että koputin en muistanut että on seitsemän minuutin perussuositus mutta samalla saan mahdollisuuden sanoa että seitsemällä minuutilla tämä myöhästyy vuorokaudella toivon keskimäärin alle viiden minuutin puheenvuoroja mutta te ratkaisette sen

arvoisa puhemies yritän puhua alle kolme minuuttia niin hallitus kuin valiokunnatkin ovat tehneet tosi kovasti töitä ja tehneet töitä kovan paineen alla ja haluan myös omasta puolestani kiittää tästäkin päivästä olen saanut yrittäjätaustaisena erittäin paljon yhteydenottoja juuri yrittäjäkentältä tämän päätöksen myötä mitä nyt ollaan tekemässä heidän on suuri mutta heillä on myös vahva ymmärrys tätä erityistä tilannetta kohtaan ja näitä päätöksiä kohtaan mitä me täällä tänään ja huomenna ja tällä viikolla teemme ihmishenki on näes asia jota ei voi korvata ja riski koronan leviämiseen ravintolatiloissa on asia jonka estäminen on erittäin hankalaa huolen myötä tähän taloon kohdistuu myös suuri odotusarvo erityyppisistä tukitoimista joilla yritykset saataisiin selviämään tämän pandemian yli tiedän että tätä työtä tehdään hallituksessa parhaillaan tehdään äärettömän tosissaan ja tehdään yötä myöten tiedän myös yrittäjistä että yrittäjät odottavat yleensäkin nopeita päätöksiä tukitoimien tärkeyteen kiinnitti huomiota tänään myös perustuslakivaliokunta ja talousvaliokunta tämän iltaisissa lausunnoissaan ja tämä kriisi tulee koskettamaan sekä yrittäjiä että noin viittäkymmentätuhatta jopa sataatuhatta työntekijää jotka työskentelevät ravintola alalla valitettavasti on lähes varmaa että konkursseiltakaan ei tulla välttymään konkurssien määrä on kuitenkin pystyttävä minimoimaan koska tiedän että niiden konkurssien vaikutukset voivat yrittäjäperheeseen olla lähes pitkäkestoista tautia ja henkistä sairauttakin pahemmat arvoisa puhemies yritykset joutuvat kiistatta pohtimaan uusia toimintamalleja joilla liiketoimintaa voidaan edes osittain jatkaa uudella tavalla ruoka annosten ulosmyynti on edelleen edelleen sallittua ja luulen että sijasta noudettu ja kotona yhdessä nautittu maukas ravintolaruoka tuleekin saamaan uuden suosion meillä suomalaisissa kodeissa tunnen kahdenkymmenenviiden vuoden ajalta monta yrittäjäkollegaa ja ja luulen tietäväni myös yrittäjän mielenlaadun uskon ja toivon että tämä haastava tilanne on omiaan myös synnyttämään uusia innovatiivisia ratkaisuja tuottaa palveluja asiakkaille heidän koteihinsa toivonkin että myös ravintoloiden asiakkaat sopeutuisivat nyt ja käyttäisivät yritysten ulosmyyntipalveluja arvoisa puhemies poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisia toimia kaikilta meiltä ihmisen terveys ja ihmisen henki on kuitenkin vaakakupissa aina se tärkein

arvoisa puhemies olin tänään talousvaliokunnassa useiden tuntien ajan käsittelemässä tätä mietintöä ja ja pohdimme todella tarkasti sitä miten tämä kannattaisi toteuttaa kysymyshän on alasta joka työllistää yli viisikymmentätuhatta henkilöä pelkästään ravintola alalla ja hotelli ja ravintola ala molemmat mukaan lukien lähes yhdeksänkymmentätuhatta ja yrityksiäkin on kymmenentuhatta joten puhutaan todella merkittävästä työllistäjästä suomessa nyt tämän lain mukaan voidaan laittaa siis ravintolat kahvilat baarit ja yökerhot kiinni toukokuun loppuun saakka mutta valtioneuvoston asetuksella sitten päätetään ja saatetaan voimaan millä alueella tarkkaan ottaen tämä tapahtuu nyt tämän lain voimaantulo tarkoittaa sitä että vaikka nämä kyseiset paikat laitetaan kiinni kuitenkin eli tällainen ulosmyynti on edelleen mahdollista ja myös henkilöstöravintolatoiminta on mahdollista niin kauan kuin toimitaan suljetulla alueella elikkä sinne ei ulkopuolisia pääse pohdimme paljon tätä henkilöstöravintolaproblematiikkaa muun muassa siitä näkökulmasta että antaako se näille henkilöstöravintoloille ikään kuin kilpailuedun pieniin ravintoloihin nähden jotka eivät sitten voi toimia kun otetaan huomioon tilanne jossa sitten ravintolat aikanaan avataan heillähän kuitenkin on paremmat mahdollisuudet investoida ja satsata myöskin uuteen siinä tilanteessa mutta päädyimme siihen että koko yhteiskunnan toiminnan kannalta on kuitenkin tärkeää että henkilöstöravintolat ovat toiminnassa niin kauan kuin noudatetaan epidemiaan liittyviä suosituksia esimerkiksi sen suhteen kuinka lähellä ihmiset voivat ruokailla myöskin mietimme sitä millä tavalla tätä ulosmyyntiasiaa voidaan kehittää niin että ravintolat voisivat saada itselleen lisätuloja tänä vaikeana aikana ja yksi asia oli ulosmyynti alkoholin osalta meillähän on tällä hetkellä kahdeksantuhattaneljäsataa ravintolaa jotka myyvät alkoholia mutta vain kolmellasadalla niistä on ulosmyyntioikeus pohdimme sitä ja annoimme itse asiassa kehotuksenkin siihen että niiden ravintoloiden jotka haluavat tätä lupaa hakea lupa asiat käsiteltäisiin mahdollisimman nopeasti ja jouhevasti tämä olisi yksi tapa auttaa ravintoloita yksi asia jota myöskin pohdittiin oli se minkä lain nojalla nämä muutokset kannattaa tehdä ja ja esimerkiksi kysymys siitä missä oloissa keskeytysvakuutus olisi sellainen jolla voitaisiin sitten korvata tulonmenetyksiä näille yrityksille kyllä valitettavasti kävi ilmi että vaikka oltaisiin turvauduttu tartuntatautilakiin nythän tämä tehdään majoitus ja ravitsemuspalvelulain mukaan

tartuntataudin vuoksi voi määrätä yksittäisen yrityksen desinfioitavaksi ja suljettavaksi mutta tämä ei ole mikään pääsääntö ja tämä koskee vain hyvin pientä osaa yrityksistä pääsääntöisesti keskeytysvakuutusta ei ole suunniteltu maailmanlaajuista epidemiaa varten jolloin liiketoiminta keskeytyy laaja alaisesti ja pitkäkestoisesti eli mitä lakia sovelletaan se ei olisi tässä kohtaa auttanut näitä yrityksiä sen takia pohdimmekin seuraavaksi sitä mitä valtio ja mitä muut toimijat voivat tehdä auttaakseen näitä yrityksiä tukitoimien muodossa itse asiassa perustuslakivaliokuntakinhan edellytti että vain sillä edellytyksellä tämä laki voi tulla voimaan että että tukitoimia kohdistetaan arvoisa puhemies täytyy muistaa että pelkästään valtio ja veronmaksajat eivät ole niitä jotka näitä tukitoimia voivat tehdä vaan me olemme samassa veneessä jos näin voi sanoa sekä kuntien valtion rahoitus ja vakuutuslaitosten ja vuokranantajien kanssa useat näistä tässä nyt puhutaan ovat myöskin vuokranantajina näille näille ravintoloille heillä on mahdollisuus sitten tätä kautta myöskin miettiä millä tavalla millä tavalla voidaan kompensoida tai tai antaa alennuksia näistä vuokrista pohdimme myöskin sitä että kun tukitoimia sitten kohdistetaan niitä täytyy kohdistaa nimenomaan niille jotka niitä eniten tarvitsevat esimerkiksi nämä jotka nyt saavat toimia eivät luonnollisestikaan tarvitse niin paljon tukitoimia toiseksi pohdimme myöskin tätä kauppakeskuskuviota siinä mielessä että että jos kauppakeskus jo sinällään tulee hyvin toimeen tai saa muuta kautta esimerkiksi ekpn tukea niin niin silloin välttämättä suomen ei enää erikseen tarvitse pohtia sitä miten niitä tuetaan vaan annetaan tuet sitten suoraan ravintoloille puhuimme myöskin siitä minkälaisia inhimillisiä menetyksiä tästä koituu ja ja pohdimme sitä millä tavalla henkilöille jotka tulevat sitten lomautetuksi voidaan hyvittää erilaisia malleja on toki pohdittu mutta tässä kohtaa pystymme nyt antamaan vain kehotuksen valtioneuvostolle että saisimme sitten aikanaan pohdittavaksi tukipaketin mitä mitä näihin yrityksiin voidaan soveltaa yksi malli olisi esimerkiksi palkkasummaan liittyvä jokin laskelma jonka mukaan sitten voitaisiin näitä yrityksiä ja niiden työntekijöitä auttaa tässä vaikeassa tilanteessa arvoisa puhemies olemme hyvin vaikeassa tilanteessa mutta haluaisin sanoa myöskin sen että näitä lakeja ei säädetä helpoin perustein vaan vaan ennen kaikkea mietimme kansalaistemme terveyttä ja sitä miten voimme estää tämän vakavan epidemian leviämisen toivon että pääsemme aikanaan myöskin tekemään niitä niitä ratkaisuja että tätä lakia sitten puretaan ja ja päästään ikään kuin normaaliin päiväjärjestykseen myöskin ravitsemus ja majoitustoiminnassa

arvoisa puhemies kiitos talousvaliokunnalle ja perustuslakivaliokunnalle perustuslakivaliokunnalle tästä ripeästä parlamentarismin toteuttamisesta me olimme suurin piirtein kaksikymmentäneljä tuntia sitten eilen tämän kyseisen lain lähetekeskustelussa tässä suuressa salissa kiitos talousvaliokunnalle myös siitä että otitte nyt kantaa tähän tartuntatautilakiin koska eilen aika moni täällä kyseli miksi tätä sääntelyä ei tehdä tämän tartuntatautilain perusteella on tärkeää että täällä nimenomaan kirjoitatte että lainsäädännön tavoitteet ovat paremmin saavutettavissa tällä ja valiokunta pitää muun muassa sosiaali ja terveysministeriön lausunnon valossa selvitettynä että tartuntatautilain muuttaminen olisi merkinnyt periaatteellisesti merkittävää muutosta alueellisten viranomaisten yleisiin toimivaltuuksiin tartuntatautitilanteissa eli ainakin itse luen tätä niin että se olisi myöskin saattanut tarkoittaa sitä että sitä ei olisi olisi saatu voimaan niin niin ripeästi on tärkeää myöskin että täällä on tekstit näistä keskeytysvakuutuksista tietenkään niitä ei ole suunniteltu tämmöistä maailmanlaajuista epidemiaa varten korona on erittäin vaikea epidemia se on meidän näkymätön vihollinen me emme pysty tietämään kuka sitä kantaa ja tartuttaa ja sen takia se luo erityisesti sosiaalisissa kokoontumisissa tämmöisen hirvittävän aseen meidän yhteiskuntaa vastaan

ja on aivan välttämätöntä että ravintoloilla ja kahviloilla säilyy tämä ulosmyyntioikeus ruuan ja juoman suhteen mikä tulee toisesta laista jos ajatellaan nyt esimerkiksi kahviloita niin tulevina viikkoina saattaa olla pieniä perhejuhlia ihan muutaman hengen perhejuhlia joihin halutaan täytekakkuja ja ja muita vastaavia

toimialan näkökulmasta sääntelyllä voidaan kuitenkin arvioida olevan myös toimintaympäristöä selkeyttävä vaikutus sääntely voi helpottaa myös yritysten neuvotteluasemaa erityisesti vuokrasopimusten talousvaliokunta edellyttää että hallitus selvittää edellyttääkö esimerkiksi vuokrien kohtuullistaminen erillisiä tukitoimia tai sääntelyn muuttamista yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi poikkeusolojen aikana

vaikeaan tilanteeseen on myöskin tärkeää että että vaikka tämä laki koskee majoitus ja ravitsemistoimintaa niin meidän hotellit voivat olla vielä auki saattaa olla lähiviikkoina jopa sellainen tilanne että me tarvitsemme niitä on ihmisiä jotka eivät voi olla karanteenissa kotona riskiryhmien ja muitten osalta on tärkeätä että meillä voivat ihmiset majoittautua hotelleissa nyt jo toivoisi että lentokentän läheisyydessä olevat hotellit olisivat tämmöisiä niin sanottuja karanteenihotelleja ja on tärkeää myöskin että hotellit pystyvät tarjoamaan aamupalan esimerkiksi eväspakettien muodossa ja toivottavasti se pätee myöskin lounaaseen ja päivälliseen ei voida olettaa että jos on karanteenissa täytyisi sitten lähteä päivällistä tai lounasta hakemaan

ovat tosiaan tärkeitä on on tärkeätä että hallitus selvittää kuinka ravintolayrittäjien toimeentulon ja toimintaedellytysten kannalta kohtuulliset vahinkojen korvaukset toteutetaan niin että taloudelliset menetykset jakautuvat oikeudenmukaisella omaisuudensuojan huomioon ottavalla ja kohtuullisella tavalla julkisyhteisöjen vuokranantajien pankkien ja vakuutusyhtiöiden ja muiden talousyksiköiden kesken

tämän päivän aikana käsiteltyä

herra puhemies talousvaliokunta on tehnyt kyllä oikeinkin hyvää työtä tässä aikataulussa ottaen huomioon että eilen illalla suurin piirtein samaan aikaan kävimme tästä esityksestä lähetekeskustelua samoin minusta talousvaliokunta on myös ottanut hyvin huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnossa esille nostetut huomiot joista erityisesti haluan nostaa esille pevin esille ottaman huomion

kiellon aiheuttamien menetysten ja vaikutukset täytyy huomioida elinkeinonharjoittajille minusta on erittäin tärkeätä että tämä on nostettu esille koska nythän käytännössä tämän hyvin poikkeuksellisen tilanteen myötä

yrittäjät kahvilayrittäjät ynnä muut ovat erittäin koska tämän äkillisen talouden sokin myötä heidän heidän koko koko liiketoiminnaltaan on on lähtenyt pohja pois alta liikevaihto on monella pudonnut jopa yhdeksänkymmentä tai jopa sata prosenttia henkilöstö on lomautettu ja nyt pohditaan miten tästä päästään seuraavat kuukaudet eteenpäin jotta jollain tapaa sitten tämän kriisin jälkeen pystyttäisiin taas työtä eteenpäin herra puhemies täällä talousvaliokunnan mietinnössä käytiin myös hyvin

läpi tätä tartuntatautilain kokonaisuutta ja keskeytysvakuutusta ja tästä edustaja kauma piti hyvän puheenvuoron olen saanut hyvin paljon palautetta kentältä meidän yrittäjiltä ja oma käsitykseni on se että tartuntatautilain kautta tehtynä jotkut yrittäjät olisivat saaneet apua myös vakuutuksestaan ja olen näitä asioita läpikäynyt ja lukenut mutta on on sanottava myös ääneen että aivan valtaosalle käytännössä vakuutuksista ei ole tässä tilanteessa mitään apua tarvitsemaan suoraa suoraa tukea myös sitten valtion toimesta jotta jotta elinkelpoiset yritykset eivät mene tässä kohtaa nurin minusta on hyvä ja tärkeää että valiokunta on käynyt tämän asian myös läpi jotta nähdään selkeästi mitä sen taustalla siinä tilanteessa sitten on herra puhemies tiedämme että tämä hallitus on ilmoittanut jo tiettyjen toimien tekemisestä on nostettu esille finnveran toimet business finland teollisuussijoitus valitettavasti on kuitenkin näin että valtaosa näistä hallituksen ilmoittamista toimista on enemmän tai vähemmän lainamuotoisia instrumentteja ja kun me tiedämme että että monen yrityksen tilanne on on erittäin vaikea kyky tai halu ottaa lisää lisää lainaa jotta tästä tilanteesta päästään eteenpäin on erittäin pieni ja sen takia nyt pitäisi viipymättä hallituksen piirissä valmistella tukipaketti jolla autetaan nämä yrittäjät pääsemään tämän vaikeimman tilanteen yli koska herra puhemies kyse ei ole pelkästään yrittäjistä tai heidän perheistään vaan kyse on kymmenistätuhansista suomalaisista jotka työskentelevät tällä alalla ja nyt tosiasiallisesti

kovin laaja hallituksen esitys joten joten olisin kyllä odottanut että tähän mennessä jo meillä olisi paremmin tiedossa tässä talossa mitä muita konkreettisia toimia alalle aiotaan nytten osoittaa koska edelleenkin siellä monet yrittäjät pohtivat miten he selviävät tästä ensi viikkoon ja ensi kuukauteen ja on minusta kohtuullista että hallitus

arvoisa puhemies talousvaliokunta ja perustuslakivaliokunta ovat tehneet kiireellisessä aikataulussa perusteellista työtä käsitellessään tätä hallituksen esitystä haluan nostaa esille muutaman asian jotka nousivat esille jo eilen täällä salissa lähetekeskustelussa ensinnäkin kysymys siitä olisiko tälle mara lakiin tehdylle erillissäännökselle ollut vaihtoehtona se että tartuntatautilakia olisi muutettu siten että avien alueellisilla määräyk sillä tällainen vastaava keskeytyspäätös annettu tilanteessa jossa epidemiatilanne tai tai uhka siitä että epidemia leviää olisi edellyttänyt ravitsemusliikkeiden sulkemista tällä tavalla oltaisiin päästy samaan lopputulokseen nyt hallituksen esityksen perustelut eivät vastanneet siihen kysymykseen minkä takia oli valittu tartuntatautilain muuttamisen sijaan mara lain erillissäännös ja kieltämättä nyt kun luin talousvaliokunnan mietinnön niin ei kyllä senkään perusteluista ihan käynyt yksiselitteisesti ilmi se minkä takia tämän sääntelyvaihtoehdon sijaan ei tehty kahden sanan muuttamista sinne tartuntatautilain pykälään jolla olisi päästy ilmeisesti samaan lopputulokseen ja vieläpä siten että alan keskeytysvakuutukset olisivat todennäköisimmin tämän tilanteen kattaneet no nyt tämä esitys on tässä pöydällä ja tosiaan talousvaliokunta on on mietinnössä ottanut huomioon niitä niitä seikkoja joita perustuslakivaliokunta lausunnossaan nosti esille tuolta perustuslakivaliokunnan lausunnon ponsista kiinnitän huomiota ensinnäkin siihen että valiokuntahan totesi että tämä soveltamisala tulee sitoa poikkeusoloihin sen on nyt valiokunta asianmukaisesti ottanut huomioon toiseksi edellytti tällaista alueellista ja ajallista rajausmahdollisuutta joka nyt sitten valtioneuvoston asetusten kautta toteutuu tässä alueellisessa rajaamisessahan kysymys on todella mahdollisuudesta

ei lausunnossaan siis edellyttänyt sitä että nyt elettäisiin sellaista epidemiatilannetta jossa välttämättä tätä alueellista rajaamista tarvitsisi tehdä itse asiassa mielestäni vielä se erittäin oleellinen asia joka eilisessäkin keskustelussa nousi esille on perustuslakivaliokunnan lausunnon edellytys siitä että että hallituksen tulee ryhtyä lainsäädäntötoimiin jotta tämän kiellon aiheuttamien menetysten kohtuullinen kompensointi tehdään yrittäjille tätä peräänkuulutimme täällä salissa eilen sen lisäksi perustuslakivaliokunta piti tämän kiellon vaikutuksia lieventäviä järjestelyjä välttämättöminä kysymyksessähän voi olla kuten talousvaliokunta on nostanut esille esimerkiksi luvitukseen liittyvien esteiden purkaminen mutta kaiken kaikkiaan välttämätön sääntely josta kovimman taakan kantavat tietysti alan yrittäjät nyt toivoa suo että hallitus pikaisesti ryhtyy näihin täydentäviin toimiin jotta paitsi menetykset kompensoidaan myöskin näitä vaikutuksia saadaan lievennettyä

poikkeusoloissa vastuullinen päätöksenteko vaatii tasapainottelua kuten niin perustuslakivaliokunnan lausunnosta kuin talousvaliokunnan mietinnöstä käy ilmi nyt puhutaan samalla niin oikeudesta elämään aivan keskeisestä perusoikeudesta kuin toisaalta kymmenien tuhansien ihmisten työpaikoista matkailu ja ja ravintola ala on ala joka on todella kilpailtu voitot jäävät varsinkin kaupungeissa melko pieniksi toisaalta riskinä on markkinoiden yksipuolistuminen varsinkin jos tällainen kriisi kaataa niitä kaikista pienimpiä toimijoita samalla yrittäjien vaikean tilanteen huomioimisen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen että myös alan työntekijäryhmistä monet ovat varsin pienituloisia ja nyt puhutaan tarjoilijoiden kokkien ja siivoojien työpaikoista muun muassa muun muassa näistä syistä nyt on poikkeuksellisen kova vastuu punnita näitä eri tekijöitä ja säätää niin lainsäädäntö kuin taloustoimet niin että saamme minimoitua vai kutukset ihmisten toimeentuloon ja muihin perusoikeuksiin siksi onkin merkityksellistä että poikkeusoloissa perustuslakivaliokunta kiinnittää vahvasti huomiota perustuslain pykälään jonka mukaan toimien on oltava tarkkarajaisia selkeitä ja niiden välttämättömyys on perusteltava onkin ilo nähdä että tämä näkyy hyvin myös talousvaliokunnan mietinnössä ja eduskuntakeskustelussa sillä todella on niin että tässä tasapainottelussa meidän on onnistuttava muuten emme tästä kriisistä parhain päin selviä täällä on jo peräänkuulutettu yrittäjille kohdistuvia tukitoimia on täysin totta että nä mä lainainstrumentit eivät monelta osin sovellu varsinkaan niille pienimmille ravintola alan toimijoille siksi on syytä kiinnittää huomiota hallituksen yrittäjille tekemiin sosiaaliturvan laajennuksiin jotka helpottavat varsinkin niiden kaikista vaikeimpaan asemaan joutuvien yrittäjien toimintaa vaikkapa nyt niiden ravintola alan yrittäjien toimintaa jotka joutuvat laittamaan kokonaan lapun luukulle tämän asetuksen myötä laajennus on tehty niin että työttömyysturvaa saa ilman että ajaa sinällään alas yritystoimintaa tarvitsee vain osoittaa että koronalla on ollut haittavaikutuksia yrityksen talouteen tässä kohtaa voidaan mielestäni todeta että kun hallitus sulkee ravintolat koronan tähden niin todellakin korona on tuonut haittavaikutuksia yrityksen tuomiin tuloihin ja sen tähden yrittäjä on oikeutettu työttömyysturvaan

tukitoimien on edettävä nopeasti silloin uudet tukimuodot eivät ole se paras vaihtoehto vaan on huolehdittava että nämä tukitoimet saadaan nopeasti käyttöön on huolehdittava että byrokratia ei muodostu esteeksi ja sen takia onkin nyt kiinnitettävä huomiota siihen että kun on kerran säädetty että yrittäjät työttömyysturvaa saavat kun yrityksestä tuleva toimeentulo ehtyy niin se todella toteutuu ja toteutuu nopeasti koska kenenkään toimeentulo ei saa jäädä siitä kiinni että jonot ovat liian pitkiä tai byrokratia muuten liian vaikeaa

on lauennut sen tähden onkin merkityksellistä että nyt halutaan mahdollistaa alueellinen tarkastelu jos huomataan kriisin päättyessä että meillä on edelleen joillain maantieteellisillä alueilla tarve pitää kiinni ravintolojen sulusta

on juuri näiden pienimpien yritysten etu että ihmiset pystyvät todella palveluita käyttämään siksi toivonkin että kun nyt eduskunta on varsin yksissä tuumin tukemassa yrittäjiä tukemassa pienituloisia yli tämän kriisin niin tämä mentaliteetti ja solidaarisuus jatkuu myös kriisin jälkeen jotta pääsemme siitä lamasta yhdessä mahdollisimman nopeasti ylös jotta suomalainen ravintola ala pääsee kukoistamaan mahdollisimman pian ja jotta saamme talouden pyörät pyörimään

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys ravitsemisliikkeitten sulkemiseksi asiakkailta on tärkeä saada voimaan mahdollisimman pian ja tämä on osa niitä rajoitustoimenpiteitä joilla pyrimme tämän epidemian leviämistä hidastamaan niin että meidän terveydenhuoltojärjestelmämme ei kuormitu yhtäaikaisesti liikaa tässä perustuslakivaliokunta on ottanut esille tiettyjä asioita joihin talousvaliokunnan mietinnössä on myöskin pyritty vastaamaan ja näistä tärkeintä on se että tämä esitys sidotaan näihin poikkeusoloihin ja myöskin alueellisesti ja ajallisesti tätä soveltamisalan rajoittamista tulee huomioida nämä perustuslakivaliokunnan huomiot ovat johtaneet siihen että tätä hallituksen esitystä tulee sitten täydentävällä asetuksella täydentää ja siinä mielessä yhdyn myöskin niihin voisiko sanoa kevyihin ihmettelyihin siitä miksi tätä ei alun perinkään olla lähdetty tekemään tartuntatautilain tartuntatautilain pykäliä muuttamalla jolloin erityisesti olisi ollut mahdollisuus myöskin siihen että tätä keskeytysvakuutusta mitä monissa yrityksissä on maksettu olisi kenties ollut helpompi saada voimaan tähän tartuntatautilain senkin takia vielä palaan ja ja haluaisin hallituksen suuntaan lähettää tässä signaalia että meillä on paljon muitakin yrityksiä joilla on tämä keskeytysvakuutus joka edellyttäisi muutoksia tartuntatautilakiin jotta voitaisiin antaa päätöksiä joilla näitä yritystoimintoja voitaisiin ajaa alas esimerkiksi sellaiset yrittäjät kuin vaikkapa kampaajat kosmetologit jalkahoitajat fysioterapeutit hierojat tekevät tällä hetkellä sellaista työtä että eivät todellakaan voi olla sen työn suorittamisessa yli metrin etäisyydellä asiakkaasta vaan se on suoraan niin sanotusti asiakkaan iholla olemista sen tähden todellakin toivon ja olen tätä asiaa jo tuonne ministeri lintilän suuntaan signaloinut että nyt kannattaisi miettiä miten pystyttäisiin näitä yritystoiminnalle aiheutuvia aiheutuvia riskejä jakamaan ja kustannuksia jakamaan myöskin tuonne yksityissektorin puolelle koska nämä yrittäjät ovat maksaneet vuosikausia näitä keskeytysvakuutuksia monissa niissä vakuutuksissa on myöskin

ja se tulisi voimaan silloin kun käytettäisiin tartuntatautilakia perusteluissa ja sitä hivenen hiomalla mutta mutta niin kuin tässäkin esityksessä on tuotu esille niin tekemällä näitä päätöksiä tällä tavalla keskeytysvakuutusta ei pystytä tässä tilanteessa hyödyntämään tässä poikkeuksena on ulosmyynnin salliminen elikkä tämä sulkeminen koskee siis sulkemista asiakkailta ja toisaalta

on suljettu myöskin tämän tämän esityksen ulkopuolelle ehkä vielä muutama sana näistä talousvaikutuksista joihin erityisesti talousvaliokunta on kiinnittänyt huomiota ja ja todennut näistä talousvaikutusten kompensaatioista että ensinnäkin niitten tulee olla riittäviä ja toisaalta että emme aiheuta esimerkiksi kilpailuneutraliteettiongelmia tuolle alalle olisi myöskin erittäin tärkeä ymmärtää se että pelkästään sillä että yrittäjä pääsee nyt tähän uuteen uuteen sosiaaliturvaan elikkä työttömyysetuuden piiriin ei kuitenkaan näitä yritystoiminnan kaikkia kuluja pystytä millään tavalla kattamaan se on lähinnä sitä että yrittäjä pystyy omasta elämäntilanteestaan ja ehkä perheensä elättämisestä pitämään huolen mutta tämä ei todellakaan tarkoita sitä että niitä monia erilaisia kiinteitä kuluja mitä yritykseen liittyy pystyttäisiin tällä tavalla hoitamaan pelkään sitä että siitä huolimatta että nyt on annettu lisätalousarvio jossa yritetään näitten lainatakausten kautta tuoda apua se ei kaikille yrityksille ehkäpä juuri tämäntyyppisille suoraan asiakaspinnassa toimiville yrityksille välttämättä tuo nyt sitä apua tätä konkurssiaaltoa mitä täällä on moni kollega huolestuneena tuonut esille myöskin pelkään siellä varmasti on nimenomaan alueellisia eroja jotka huomioida ja ja ymmärtää että että joillakin joillakin alueilla ravitsemusliikkeet saattavat saattavat olla tosiaankin hyvin harvassa siinä mielessä esimerkiksi tämä

ei välttämättä harvaan asutulla alueella riitä kyllä millään tavalla kompensoimaan sitä sitä voisiko sanoa asiakaskatoa mikä tapahtuu sitten sieltä varsinaisista ravintolatiloista ja ja

ei välttämättä harvaan asutuilla alueilla hyödynnetä juuri laisinkaan mutta arvoisa puhemies tämän lain saattaminen saattaminen voimaan mahdollisimman nopeasti ja siihen liittyvän asetuksen saattaminen voimaan on äärimmäisen tärkeää nimenomaan tämän kaikkein

arvoisa puhemies talousvaliokunta on poikkeuksellisen nopeassa aikataulussa tehnyt suomi puoluehengessä mietinnön laista majoitus ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta jossa ravitsemusliikkeet suljettaisiin asiakkailta mutta tuotteiden ulosmyynti olisi kuitenkin sallittua

toivotaan että siltä osin tämä päätös nyt sitten selkeyttää tätä tilannetta ja siitä löydettäisiin sitten jotain lääkkeitä tähän tilanteeseen toimien pitää olla tarkkaan rajattuja ja täsmällisiä mutta on selvää että tämä on kova isku elinkeinoille ja yrityksiä tulee kaatumaan se on päivänselvä asia osa selviää ja siihen tarvitaan hallituksen toimenpiteitä jotta elämä jatkuu ja työ sitten muutaman kuukauden kuluttua arvoisa puhemies talousvaliokunta on arvioinut vakuutusturvaa tilanteessa ja niin se on että vain pieni osa keskeytysvakuutuksista kattaa tämän tilanteen se on nyt rehellistä tässä todeta tämänkin vuoksi pitää edellyttää kohtuullisuutta kaikilta osapuolilta seuraavien kuukausien aikana esimerkiksi vuokrasopimuksissa täältä eduskunnasta on syytä lähettää kaikille toimijoille vahva viesti että nyt on neuvonpidon ja sovittelun aika se on kaikkien osapuolien etu sekä lyhyellä että pitkällä näkymällä samoin on lievennettävä lievennettävä byrokratiaa ja kevennettävä lupamenettelyä ruuan ja juoman ulosmyyntiin se on se keskeinen viesti meiltä myös talousvaliokunnasta

lainsäädännön purussa on hyvä huomioida tämä alueellinen porrastus niin kuin todettiin suomi on pitkä ja leveä ja myös tämä infektio käyttäytyy eri puolilla suomea eri tavalla nyt on paikallaan antaa kaikki vahva tuki yrittäjille jotka nyt etulinjassa ottavat vastaan niitä taloudellisia iskuja joita tämä viruksen torjunta edellyttää

on itsessään tällainen hyötyjä ja haittoja punnitseva punnitseva lähestymistapa nostaisin kuitenkin esiin että talousvaliokunta huomauttaa että tartuntatautitilanne voi muuttua ja muuttuukin hyvin nopeasti ja vaatii siksi ennakoivia toimenpiteitä eli tässä on todella kriittinen kriittinen tilanne tämän pandemian kanssa ja siihen täytyy suhtautua päättäväisesti ennakkoon ja tämä laki antaa tietysti osaltaan työkaluja hyvinkin merkittävästi edesauttaa taudin rajoittamista nyt valiokuntakäsittelyn myötä tämä esitys on muuttunut niin että ravintolatoiminnan sulkemista on alueellisesti tarkennettava valtioneuvoston asetuksella tämä ei tietenkään tarkoita sitä että tämä pitäisi tehdä alue kerrallaan kun tautia ilmestyy päinvastoin ennakoitavuudesta on edelleen kyse ja tämä mahdollistaa sen että voidaan kaikkialla ennakoivasti rajoittaa ravintolatoimintaa sen sijaan tämä lähestymistapa on hyvä erityisesti siinä vaiheessa kun meidän tilanne joskus paranee ja me erilaisen testaamisen ja seurannan

ja epidemian taittuessa pääsemme semmoiseen tilanteeseen että voidaan poistaa näitä rajoituksia siinä kohtaa varmasti alueellinen näkökulma korostuu tämä asetuksen vaatiminen pääministerin tämäniltaisessa tiedotustilaisuudessa antaman lausunnon mukaan aiheuttaa ilmeistä viivästystä tämän toimeenpanoon sen myötä nostaisin esiin että vaikka meillä päättäjillä on suuri vastuu ihmisten terveyden suojelusta ja täällä on selkeitä päätöksiä ja selkeä tahtotila tätä tehdä meidän toiminnan täytyy kuitenkin perustua lakiin ja siksi tämä on tarkkaa ja siksi tässä saattaa tulla aina välillä tällaisia tietynlaisia viiveitä poliittisen tahtotilan saattamiseksi toimeen tämä kaikki korostaa sitä että paitsi että meillä on vastuuta oikeastaan meillä kaikilla myös myös kansalaisilla ja yrityksillä ja kaikilla toimijoilla on vastuu toimia tässä sen eteen että me suojelemme toisiamme tältä tältä taudilta ja ei olekaan syytä odottaa että lailla määrätään joku paikka kiinni vaan se on suotavaa laittaa kiinni fyysisiä rajoituksia vaikka laki vielä sallisi baariin menemisen niin ei sinne ole syytä mennä ja vaikka vaikka laki jatkossa salliikin noutoannostoiminnan ja ja henkilöstöravintolat niin yhtä lailla tässä toiminnassa täytyy olla hyvin tarkkana sen suhteen että käytännöissä ja ja kaikessa toiminnassa pidetään huolta riskien minimoimisesta vastaavasti tässä talouspuolessa ja on on tärkeätä että me ravintolayrittäjien taloudellisten ahdinkojen lieventämiseksi ja selvitämme kompensaatiokeinoja niin tämäkin on semmoinen asia jossa kyllä kaikkien vuokranantajien ja koko järjestelmässä kaikkien pelaajien pitäisi pelata nyt samaan maaliin joka on tämän taudin selättäminen mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pienin vahingoin

arvoisa puheenjohtaja talousvaliokunta käsitteli tätä lakimuutosta pikaisella aikataululla ja nyt myöskin puhemiehen toiveena oli että saataisiin puoli kahteentoista mennessä toivon mukaan tämäkin keskustelu päättymään jotta saadaan sitten asiat taas rullaamaan nopeasti joten lyhyt puheenvuoro omalta osaltanikin tähän väliin on toki hyväksyttävää että ihan samanlaista lainvalmistelua ei voida toteuttaa näin nopeassa aikataulussa mutta mielestäni tässä hyvin tasapainoteltiin nyt näiden terveyttä kohtaavien uhkien ja ja lainvalmistelun välillä on syytä muistaa että myös muita muita yrityksiä kohtaavat nämä samantyyppiset totaaliset liiketoiminnan pysähdykset joten tämä on niin ravintolayrittäjien kuin muidenkin yrittä jien kannalta nyt yksi aivan avainkysymyksistä ja myös se kuten tuomme tässä ensimmäisessä lausumassa esiin että voimme myös osallistaa tähän julkisyhteisöjen lisäksi vuok ranantajat pankit ja vakuutusyhtiöt ja muut talousyksiköt

haluan todeta vielä että nyt euroopassa päivittyvän tilannekuvan perusteella ei näytä kovin helpolta tämä tartuntatautitilanteen selättäminen tätä flatten the curve mallia on myös kritisoitu siitä että se on varsin toiveikas niin kauan kuin grafiikassa ei ole vielä oikeita tietoja nyt uutisen mukaan saksassakin on herätty tähän todella vaikeaan tilanteeseen jota taudin hidastaminen aiheuttaa ja sekin pahimmillaan joka tapauksessa ylittää terveydenhuollon kantokyvyn tästä saamme varmaan lisätietoja mutta tämä riski on sen takia saksassa terveysministeri on esittänyt teletunnistetietojen käyttämistä tämä keskustelu on vielä kesken joka tapauksessa tilannekuva päivittyy siten että meidän olisi syytä tartuntaketjut hyvin tunnistaa ja myös sitten olla yhteydessä tartunnan saajiin sen takia uskon että täälläkin joudumme vielä jatkossakin tekemään aika pikaisella aikataululla erilaisia lainsäädäntömuutoksia ja voi olla että joudumme myös elinkeinotoiminnan osalta asiaan palaamaan joka tapauksessa olisi hyvä tunnistaa että välttämättä nämäkään toimenpiteet eivät riitä ja meidän täytyy pohtia miten aidosti pystymme näiden toimenpiteiden lisäksi tartuntaketjuja jäljittämään

arvoisa puhemies tällä hallituksen esityksellä olemme tosiaan erittäin järeällä tavalla toki määräaikaisesti mutta kuitenkin erittäin järeällä tavalla rajoittamassa ravintolatoiminnan harjoittamista ja siten puuttumassa elinkeinovapauteen tämä on kova toimi mutta alleviivaa toisaalta tämän tilanteen vakavuutta poikkeusoloissa ja koronavirus haastaa vakavalla tavalla suomalaisten henkeä ja terveyttä siitähän tässä on kyse ja siksi näin raju toimenpide on perusteltu samalla kun yritysten toimintamahdollisuuksiin puututaan näin rajusti on oikein ja kohtuullista selvittää myös keinoja joilla voimme auttaa tästä rajoituksesta kärsiviä yrittäjiä korvaamalla näitä aiheutuvia vahinkoja jollakin kohtuullisella tavalla talousvaliokunnan asiaa koskeva lausumaehdotus kiinnittää huomiota tähän asiaan seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus selvittää kuinka ravintolayrittäjien toimeentulon ja toimintaedellytysten kannalta kohtuulliset vahinkojen korvaukset toteutetaan niin että taloudelliset menetykset jakautuvat oikeudenmukaisella omaisuudensuojan huomioon ottavalla ja kohtuullisella tavalla julkisyhteisöjen vuokranantajien pankkien ja vakuutusyhtiöiden ja muiden talousyksiköiden kesken ja edelleen eduskunta edellyttää että hallitus viipymättä ryhtyy toimiin joilla tarvittaessa tuetaan ravintolayrittäjien toimeentuloa

tässä keskustelussa on muutamassakin puheenvuorossa nostettu esiin tämän esityksen oikeusperusta ja erityisesti siihen liittyvä yritysten vakuutusturvan tai pitäisikö sanoa oletetun vakuutusturvan eli kysytty sitä miksei tässä tapauksessa ole käytetty perustana tartuntatautilakia ja mahdollistettu siten näitä yrittäjiä saamaan korvauksia keskeytysvakuutuksestaan tämä on hyvä kysymys ja tähän on täällä jo saatukin vastauksia ja tässä mietinnössä siihen on myös vastattu mutta haluan vielä erikseen tässä sen sen kohdan lukea koska asia on on tärkeä tosiaan talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella joka tapauksessa vain erittäin pieni osa keskeytysvakuutuksista korvaa toiminnan keskeytymistä nyt käsillä olevan kaltaisissa poikkeusoloissa keskeytysvakuutuksia ei ole suunniteltu maailmanlaajuista epidemiaa varten jolloin liiketoiminta laaja alaisesti ja pitkäkestoisesti keskeytyy tai sitä rajoitetaan tämä korostaa erilaisten tukitoimien tarvetta rajoitustoimien kohteena oleville yrityksille lopuksi arvoisa puhemies on syytä korostaa että tällä asialla on kiire jokainen päivä tässä asiassa ratkaisee on kyse ihmisten hengen ja terveyden suojelemisesta ja siksi on tärkeää että tämä esitys saadaan mahdollisimman pikaisesti voimaan kiitän niin perustuslakivaliokuntaa kuin talousvaliokuntaa hyvästä ripeästä käsittelystä ihan vastaavalla tavalla sitten tilannetta luonnollisesti täytyy tarkasti seurata ripeästi pitää myös pystyä lähteä purkamaan tätä tilannetta kun epidemiatilanne sen sallii mahdollisesti alueellisesti porrastaen

arvoisa herra puhemies tämä on ollut vähän kolmiportainen mietitään että alussa puhuimme lähinnä terveydellisestä kriisistä sen jälkeen siitä mitä turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen tulee ja viimeistään tässä vaiheessa kaikille on käymässä selväksi että tämä on myös ennen muuta taloudellinen kriisi kiitän perustuslakivaliokuntaa talousvaliokuntaa jotka ovat hyvin nopeasti operoineet työn jälki tässä aikataulussa on kiitettävää kiitos erityisesti talousvaliokunnalle jonka edustaja kalli tuossa mainitsikin ja jonka esityksen aiemmin edustaja vartiainen esitteli he ovat huomioineet erityisesti taloudelliset vaikutukset ja korostaneet sitä että ravintola alan yrittäjät tarvitsevat tukea ihmettelen kuitenkin yleisellä tasolla miten yhteiskunta voi olla näin kyvytön jos mietitään että tätäkin asiaa nyt pallotellaan tässä edestakaisin niin miten voi olla mahdollista voimassa oleva valmiuslaki ja tartuntatautilaki eivät taivu tällaisessa poikkeustilanteessa vaan virus ja sen kumppanina byrokratia ehtivät jo solmia liiton ja eduskunta joutuu sitten väliaikaisesti muuttamaan tällaista erillislakia joka tässä tilanteessa koskettaa majoitus ja ravitsemistoimintaa tässä mietinnössä mainitaan alueelliset ratkaisut ja ne eivät välttämättä ole kauhean suositeltavia vaikka olisivatkin mahdollisia nimittäin jos toisella puolella maata ravintolat toimivat eri tavalla kuin vaikka täällä niin sehän aiheuttaa myös sisäistä liikehdintää mikä tässä tilanteessa on tietenkin yritettävä välttää matkailu ja ja ravintola tietenkin kärsivät tästä päätöksestä erittäin vakavasti mutta koronaviruksen kukistaminen on nyt kaikkein tärkeintä jotta elämä voisi jatkua normaalisti yksi esimerkki tästä byrokratiasta koskettaa ulosmyyntiä joka ei ole mahdollista yli viiden pilkku viiden prosenttiyksikön alkoholille kuten viinin myyntiä on kuitenkin mainittava että ulosmyynti on tärkeä sekä yrittäjälle että työntekijälle ja myös laajemmalle joukolle kun mietitään että yleinen suositus kotivarasta on seitsemänkymmentäkaksi tuntia ja tietenkin tällaiset täysin ennakoimattomat kriisit ovat aiheuttaneet sen että se tuntuu tässä vaiheessa jo aika vähäpätöiseltä niin tämä ulosmyynti on mahdollistanut sanoisinko tällaisen kylävaran jos otetaan esimerkki omasta kotikylästäni niin siellä oleva huoltamo joka pääosin on normaaleja huoltamopalveluja toimittanut reagoi jo joitakin viikkoja sitten aloittamalla toimittamaan ruokaa ihmisten koteihin ikäihmisille ja muille tarvitsijoille ja tämä on tietenkin tässä tilanteessa hyvin tärkeää kun kun normaali elämä joka tapauksessa tulee rajoittumaan olisi kuitenkin hyvä tilanteeseen jossa yhteiskunta pystyisi hiukan paremmin ennalta ehkäisevästi toimimaan nyt monet esitykset ovat reagointeja joko siihen mitä muut maat ovat tehneet tai sitten vallitsevaan tilanteeseen joka suomea kulloinkin koskettaa tämä on varmasti sellainen asia missä me kaikki voimme parantaa toimintaamme taloudesta on todettava että pk yrittäjät ja erityisesti heidän henkilöstönsä ovat tässä tilanteessa todella pahassa jamassa eikä tämä kosketa ainoastaan majoitus ja ravintola alaa vaan tässä tilanteessa kuten valiokuntakin tuossa mietinnössä mainitsee tulisi miettiä nopeita keinoja millä tätä tilannetta pystytään parantamaan erityisesti alle kahdensadanviidenkymmenen henkilön yritykset ovat erittäin tiukassa paikassa iso britannia saksa ja tanska ovat jo ottaneet käyttöön aika poikkeuksellisia toimia joita ei varmasti normaalitilanteessa miltään osin harkittaisi erilaisia palkkatukimalleja suosittelenkin tutustumaan

missä on vähän vastaavasta asiasta kysymys missä alle kaksisataaviisikymmentä henkilöä työllistäville yrityksille korvattaisiin heidän kärsimyksiään tässä koronatilanteessa ja sitten tietenkin samassa yhteydessä tulisi toteuttaa tämä suomen yrittäjien esiin ottama yksinyrittäjien kriisituki tähän saakka hallituksen toimet ovat olleet kooltaan jo yli viisitoista miljardia mutta voimme varmaan todeta että tähän se ei valitettavasti vielä tule jäämään ja toivonkin että nyt jatkossa meiltä löytyy hyvä yhteistyön henki ja pystytään erityisesti nämä toivottavat ja tarvittavat taloudelliset toimet saamaan mahdollisimman pikaisesti yritysten ja heidän henkilöstönsä aseman turvaamiseksi ja saadaan yhteiskunta toimimaan mahdollisimman pikaisesti kiitos arvoisa

puhemies en todellakaan kadehdi suomen hallituksen vaikeaa tehtävää taistella koronan leviämistä vastaan se on todellakin tärkeätä ymmärrän että he toimivat valtavan paineen ja kiireen alla ja ja poikkeusolosuhteet ovat jotain mitä kukaan meistä ei ole kokenut ennen tätä mutta siksi ehkä eduskunnan tehtävä

ja olen ollut aika huolissani siitä että me mielestäni aika helposti riisumme eduskunnan toimintaa tilanteessa jossa meidän pitäisi nimenomaan kontrolloida

millaisia poikkeuksia mikä on välttämätöntä esimerkiksi mitkä poikkeukset perusoikeuksista ovat välttämättömiä ja

miten lainsäädäntö ja hallituksen asetukset ovat riittävän tarkkaan rajattuja olisi ollut tosi hyödyllistä mielestäni jos perustuslakivaliokunta olisi ehtinyt arvioida missä kulkee tämän riittävän tarkan rajaamisen alue olisiko voitu kohdentaa kohdentaa näitä rajoituksia paremmin ja täsmällisemmin muilla vaihtoehdoilla tässä on hyvin hyvin vähän arvioitu näitä asioita samoin talousvaliokunnassa olisi voitu mielestäni arvioida ovatko kahvilat ja ravintolat samassa tilanteessa toimivatko ne samalla tavalla onko kaikissa ravintoloissa suunnattomasti ihmisiä ja tapahtuuko tartuntaa puhutaan esimerkiksi uudestamaasta ja tartunnoista mutta kyllä uudellamaallakin on hyvin erilaisia olosuhteita jopa helsingissä on erilaisia olosuhteita onko ravintolan ulkoterassi sama kuin sisäterassi jos tämän tartunnan kohdistaa mikä on take away tarkoittaako se ulkoterassia mutta paperimukilla olisin toivonut että näitä koska niin paljon on kyseessä sekä työpaikat että myöskin puuttuminen ihan ihmisten normaaliin elämään

kesäisin olen bromarvissa siellä on ehkä yksi kahvila tällä hetkellä auki joskus ainakin joitakin tunteja päivässä jos siellä käy ehkä kaksi ihmistä niin niin en usko että että sillä on kovin suuri merkitys tämän tartunnan leviämisen kannalta voi olla että olen väärässä

toivoisin että hallitus voisi myöskin nyt seurata tätä minusta on tosi tärkeätä kuitenkin että tässä on edellytetty tällaista tarkempaa rajaamista ja myöskin ajallisesti

poikkeusolosuhteisiin sitomista ja ja siinä mielessä mielestäni tässä on tapahtunut kuitenkin ihan hyvä käsittely mutta joskus miettii että pieni aikalisä voisi olla kuitenkin aika hyödyllinen ja tärkeä myöskin eduskunnan kannalta

herra puhemies ansiokkaan keskustelun täydennykseksi vain neljä kohtaa ensinnäkin tuosta tartuntatautilain suhteesta tähän ehdotukseen monestakin syystä se olisi ollut tietysti jos olisi aikaa enemmän oikeampi reitti että olisi sinne täydennetty valtuuksia ja voitu sitten alueellisesti kohdentaa nämä toimet ihan jopa ravintolakohtaisesti mutta tähän ei tällaisessa pandemiatilanteessa ole mahdollisuutta kuitenkin tähän tehtiin tuo lisäys otsakkeeseen että tämä rajoittaminen tapahtuu tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi se on suora linkkaus tartuntatautilakiin ja kun tämä tavallaan merkitsee sitä että nyt voidaan valtakunnallisesti toteuttaa toimenpide joka tartuntatautilaissa tapahtuisi alueellisesti tai kunnallisesti niin siinä mielessä tämä saattaa sopia myös joihinkin näihin keskustelussa esiintyneisiin vakuutusehtoihin silloin jos siinä on yleisempi force majeure tyyppinen tilanne jolloinka ulkoa tuleva tekijä aiheuttaa toiminnan katkaisemisen toiseksi sitten talousvaliokunta on ansiokkaasti kiinnittänyt huomiota tähän tarpeeseen neuvotella ja pyrkiä saamaan eri osapuolet mukaan näihin kohtuuratkaisuihin esimerkiksi vuokrasopimusten tässä tulee mieleen käyttää esimerkkinä sitä mikä onnistui aika pitkälle sopimusteitse kaksituhatta luvun alussa tämä niin sanottu velkasovintohanke rahoituslaitokset saatiin suostumaan olennaisiin velkojen kevennyksiin jopa osittaisiin anteeksiantoihin vapaaehtoiselta pohjalta kun samanaikaisesti sitten tarvittiin myös lainsäädäntötoimia enimmäisaikoja vanhenemisaikoja ja niin edelleen mutta tämä toimi tässä tilanteessa pitäisi eri ongelmien ja näitten kriisin aiheuttamien menetysten ja rasitusten oikeudenmukaiseksi jakamiseksi tavoitella samantyyppisiä alakohtaisia ratkaisuja ja siinä tietysti hallituksella ja ja eduskunnallakin on roolinsa sellaisen liikkeelle saamisessa kolmas asia sitten tuosta asetusmallista sillä saadaan joustavuutta tähän lakiin että voidaan tätä alueellista soveltamisalaa muuttaa tarpeen mukaan tai epidemian muuntuessa ja sitten on tämä ajallinen mahdollisuus päättää aikaisemmin jos osa suomesta on on kypsä siihen että ei tätä rajumpaa kieltoa enää tarvita tämä ei tarkoita sitä että tässä tarvittaisiin nyt lisäaikaa valtioneuvoston asetus jossa todettaisiin että koko maa on nyt ainakin aluksi tämä soveltamisalue on annettavissa heti samalla kun tasavallan presidentti allekirjoittaa ja vahvistaa tämän lain elikkä on siis samanaikaisesti samana päivänä järjestettävissä valtioneuvoston istunto jolla jolla saadaan myös se asetus ja laki voimaan koko maassa vaikkapa periaatteessa nyt tällä aikataululla lauantaina on ehkä vähän väärinkäsi tyksiä tullut näistä täydentävistä asioista nämähän ovat ajan myötä selvitettäviä mitä näissä näissä valiokuntien lausunnoissa ja mietinnöissä on esitetty no sitten neljäs asia on vielä se että näihin taloudellisiin järjestelyihin kohtuuratkaisuihin valtiovallan puolelta on tulossa merkittävä kohennus lisäbudjetin myötä ja tässähän nyt poikkeuksellisesti eduskunnassa valtiovarainvaliokunta aikoo esittää todella reippaita lisäyksiä näihin business finlandin ja elyjen valtuuksiin moninkertaistaa ne hallituksen esittämästä jotta saadaan nopeasti ja tehokkaasti nämä korvaavat kompensaatiotoimet liikkeelle mutta se vaatii myös sitä että asetuksia ja ja käyttöohjeita jotka koskevat tämän rahan käyttöä tarkennetaan niin että ne soveltuvat juuri tämän kriisin hoitoon ja ja se on varmasti ihan seuraavien viikon kahden asia että että tällaiset tarkennetut toimintaohjeet saadaan aikaan ja päästään helpottamaan

arvoisa puhemies kiitos hallitukselle eduskunnalle ja omalle valiokunnallenikin tämä on saatu nopeassa tahdissa eteenpäin ilokseni huomaan että tässä salissa on suurta myötämieltä nyt sille ajattelulle jota valiokunta on on tässä edustanut ehkä joviaalissa hengessä voisi mainita tämän edustaja junnilan ja pirttilahdenkin esille ottaman alkoholin ulosmyynnin olisihan se hyvä että tässä tilanteessa tultaisiin nyt poikkeuksellisesti vastaan tavallaanhan voisi todeta että se varmaan koskettaisi monien suomen äänestäjien syvimpiä tuntoja jos juuri poikkeustilan kriisivaltuuksia käytettäisiin sen varmistamiseen että alkoholia varmasti olisi tarjolla tässä kylävarahengessä myös kriisioloissa

vaikka ne ovatkin ratkaisevia pitää aina punnita näitä taloudellisia menetyksiä vasten koska heikko talous ja julkistalous sekin merkitsee ihmishenkien menetystä heikompina terveyspalveluina välillisesti mutta aivan vääjäämättä sen takia vaikka me ymmärrämme tämän hallituksen kiireen me toivomme kuitenkin että hallitus jatkuvasti arvioi näiden valittujen toimenpiteiden mielekkyyttä ihan jonkinlaisen kustannushyötyanalyysin valossa ja arvioi myös jos tämä pitkittyy muunlaisia ja vaihtoehtoisia sääntelykeinoja kuten vaikka ravintolatilan suurimman asiakasmäärän sääntelyä sulkemisen sijasta

tämä synnyttää korvausvaateen kohtuullisella tavalla kaikille jotka tästä kärsivät se kuulostaa helpolta sanoa ja ajatellaan että sitten hellitetään kukkaron nyörejä mutta se pitää toisaalta tehdä julkistalouden kannalta kestävällä tavalla ja myös taloudellisesti kestävällä tavalla ei vain niin että syydetään rahaa kaikkeen missä sitä on menetetty vaan ymmärretään että täytyy myös jollain tavalla näkyä

hallituksen vaikea työ sitten vasta alkaa arvoisa puhemies kiitos